Arvoisa puhemies, äänestin tämän tärkeän mietinnön puolesta.

Se parantaa veneiden jäljitettävyyttä ja puuttuu myönteisellä tavalla veneiden sähköjärjestelmien ja kaasulaitteiden turvallisuuteen.